Julkisten asiakirjojen vastavuoroinen hyväksyminen jäsenmaiden välillä todella edistää konkreettisesti vapaata liikkuvuutta. Mutta, kuten esittelijäkin totesi, valitettavasti tämä koskee nyt vain tiettyjä asiakirjoja. Komission tulisikin käyttää hyväkseen sitä uudelleentarkastelulauseketta, joka asetukseen sisältyy. Olisi erittäin tärkeää saada esimerkiksi todistukset vammaisuudesta tämän asetuksen soveltamisalan piiriin, koska totta kai kaikilla eurooppalaisilla pitäisi olla mahdollisuus täysimääräisesti hyödyntää oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen myös käytännössä, ja vammaisilla on aivan erityinen tilanne.

Ja haluaisin nyt nähdä, että myös EU huolehtisi siitä, että EU lainsäädäntö täyttää ne vaatimukset, jotka yleissopimuksille asetetaan. Korostan sitä, että yksi tärkeä asiakirjaluokka, joka tulisi pikaisesti saada tämän asetuksen piiriin, on nimenomaan vammaisuutta koskevat asiakirjat.